Sen takia on käsittämätöntä, että komissio ja myös parlamentin enemmistö tänään äänestyksessä on valinnut sellaisen linjan, jossa tosiasiallisesti termistökikkailulla estetään merkitsemästä hunajaan mahdollista GMO taustaa.

On siis täysin mahdollista merkitä sellaiset hunajatuotteet, joissa hunajaa keränneet mehiläiset ovat altistuneet myös GMO tuotteille, ja tätä kautta antaa myös kuluttajille tilaisuus valita sellaisia hunajatuotteita, joissa tätä riskiä ei ole olemassa. Toivon, että tähän kysymykseen voidaan palata myöhemmin uudestaan.